Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, minäkin kiitän komissaari Füleä intellektuaalisesti vahvasta puheenvuorosta ja siitä hienosta tavasta, että sekä komissio että Euroopan parlamentti on erittäin yksimielinen siitä, mitä pitäisi tehdä nyt suhteessa Valko Venäjään. On tietenkin suuri häpeä, että keskellä Eurooppaa on maa, jossa ei ole vapaita vaaleja ja jossa kidutetaan, jossa on kuolemanrangaistus ja jossa ei sallita poliittista oppositiota. On tärkeää jatkaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja aivan niin kuin täällä on jo todettu niin esimerkiksi eurooppalaiset nuoriso ja opiskelijajärjestöt voisivat olla enemmän yhteydessä valkovenäläisiin nuoriin ja opiskelijoihin ja jäsenmaat voisivat houkutella ja tarjota opiskelupaikkoja valkovenäläisille nuorille, koska tällä tavalla on mahdollisuus saada yhteys tulevaan vahvaan vaikuttajasukupolveen.